Arvoisa puhemies, äänestin tämän yhteistyösopimuksen puolesta.

Köyhyyden torjuminen, koulutuksen ja terveydenhuollon parantaminen sekä työllisyyteen liittyvät uudistukset ovat sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen kulmakiviä. Euroopan unionin on arvoyhteisönä sitouduttava laaja alaisesti tukemaan Irakia sen kehittäessä yhteiskuntaa ja kansalaisten hyvinvointia. Tarkoitan teknisen ja logistisen tuen antamista ja tietoa demokratiasta, oikeusvaltioperiaatteesta ja hyvästä hallintotavasta.